Arvoisa puhemies, äänestin oman ryhmäni kantaa tiukemman uuselintarvikesääntelyn puolesta, koska meillä ei ole mielestäni vielä tarpeeksi tietoa esimerkiksi nanotekniikan vaikutuksista elintarviketuotannossa. Parlamentin kanta kieltää kloonattujen eläinten käyttäminen elintarvikkeena on erittäin tärkeä, sillä esimerkiksi tutkimustarkoituksissa tuotettujen kloonattujen eläinten kohdalla on huomattu aivan odottamattomia lihasrappeumasairauksia, epämuodostumia ja solujen nopeaa vanhenemista ja eläinten elinikä on jäänyt hyvin lyhyeksi. Nanotekniikassa emme tunne tekniikan aiheuttamia kaikkia muutoksia solutasolla. Siksi näille uuselintarvikkeillekin on saatava samanlaisia ja yhtä kattavia kliinisiä testejä kuin esimerkiksi uusilla lääkeaineilla jo on. Tärkeää olisi myös se, että olennaisesti vastaavaksi luokiteltu elintarvike pitäisi nykykäytännöstä poiketen varustaa ehdottomasti nanotekniikasta tai geenitekniikasta kertovin pakkausmerkinnöin, jolloin kuluttajalla olisi mahdollisuus valita, ottaako riskiä vai ei.